On selvää, että eurooppalaisia yliopistoja on kehitettävä jatkuvasti, jotta voimme vastata uusiin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä alati kiihtyvään kansainväliseen kilpailuun. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa jämähtää paikoillemme. Korkea osaaminen ja tietopohjainen talous ovat ja niiden on oltava jatkossakin eurooppalaisen yhteiskunnan kivijalka. Tässä mielessä on tärkeää, että yliopistojemme ja yritysten väliseen vuoropuheluun kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja yhteistyötä haittaavia pullonkauloja pyritään poistamaan. Niitä ovat teollis ja tekijänoikeuksiin sekä innovaatioihin liittyvät ongelmat. Suomessa meillä on yritysten ja yliopiston välisestä yhteistyöstä oiva esimerkki, Aalto yliopisto, joka on saanut nimensä kuuluisan suomalaisen arkkitehdin Alvar Aallon mukaan. Tuo yliopisto on monitieteellinen yliopisto, joka kokoaa alaisuuteensa kolme arvostettua korkeakoulua kauppakorkeakoulun, taideteollisen korkeakoulun sekä teknillisen korkeakoulun. Ekonomia, estetiikka ja teknologia ovat symbioosissa keskenään. Tieteiden välisyyden ja erityisesti uusien toiminta alustojen design, media ja surface factor avulla akateemiset tiimit tutkivat ja opiskelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Mikä hienointa, uusi tutkimustieto siirretään suoraan opetukseen, jolloin opiskelijat pääsevät suoraan käsiksi ajantasaiseen työmarkkinoilla tarvittavaan tietoon. On kuitenkin tarkoin mietittävä, miten ja millä ehdoin haluamme yritysten ja yliopistojen yhteistyötä parantaa. On ehdottoman tärkeää, että yliopistojen riippumattomuudesta ja vapaan tutkimuksen perinteestä pidetään kaikissa olosuhteissa kiinni. Viime kädessä vaarana on yliopistosektorin yksityistäminen, mutta onko tämä se suunta, johon me haluamme Euroopassa mennä? Riippumattoman yliopistojärjestelmän perusta on riittävä julkinen rahoitus. Yliopistojen muuttuminen riippuvaiseksi yksityisestä rahoituksesta on huolestuttavaa siksi, että se mahdollistaa vallan siirtymisen yliopistoyhteisöltä rahoittajille.